Arvoisa puhemies, parlamentin pitäisi näyttää rahankäytössä esimerkkiä.

Valitettavasti tämä parlamentin budjettitaso on edelleen vielä liian korkea, vaikka joitakin säästöjä valiokunnassa tehtiin. Oma ryhmäni siis ajaa ennen kaikkea avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja kohtuullista rahankäyttöä. Yksi tärkeä tekijä avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi olisi se, että parlamentin rakennuspolitiikkaa ei rahoitettaisi muista kohteista yli jääneillä kuluilla. Toisinaan on vaikuttanut siltä, että eri budjettilinjoille budjetoidaan rahaa aivan tarkoituksella yli ja se sitten vuoden lopussa siirretään rakennuksiin. Mikäli rahaa halutaan rakennuksiin, se pitää mielestäni tehdä avoimesti normaalin budjettiprosessin puitteissa.

Se on tällä budjettilinjalla, eräällä budjettilinjalla lähes 6 prosenttia. Sain vastauksen, että kasvu johtuu lakisääteisistä menoista, kuten indeksikorotuksista ja ylennyksistä. Se on paljon tämä 6 prosenttia, jos se johtuu siitä, mutta ilmeisesti se sisältää myös muutaman kymmenen uutta virkaa, joista parlamentti ei siis itse asiassa kuitenkaan ainakaan avoimesti päätä.

Hänen kanssaan on ollut erittäin miellyttävä tehdä töitä samoin kuin muidenkin esittelijöiden kanssa. Haluan myös todeta, että omalta osaltani tämä lienee myös sitten viimeinen puheenvuoro. Tätä ovat sitten tehneet sellaiset edustajat, jotka eivät enää asetu ehdolle. Mutta haluan sanoa, että säästöjä ja avoimuutta muuten Euroopan parlamentti ei tule pärjäämään tulevissa haasteissa.